Esimerkiksi Syyrian tapahtumista me emme saisi tietoa ilman noita rohkeita henkilöitä, jotka asettavat oman elämänsä vaaralle alttiiksi tiedottaessaan maan tapahtumista ulkomaailmalle.

Yhdenkään sananvapautta harjoittavan bloggarin tai kansalaisaktivistin ei tulisi joutua viranomaisten ahdistelemaksi tai vangituksi. Sananvapaus on yksi demokraattisista yhteiskuntaa koossapitävistä peruspilareista eikä sen harjoittamisesta tule rangaista ketään. Siksi Euroopan unionin tulee olla johdonmukainen, meidän on oltava valmiit auttamaan Egyptin kansaa, joka etsii demokraattista tulevaisuuttaan rauhanomaisin keinoin.